ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yhdeksäntoista

arvoisa puhemies valiokunta ottaa tässä mietinnössään kantaa vain yleisradion hallintoneuvoston toimintavuotta kaksituhattaviisitoista koskevassa kertomuksessa esille tuotuihin seikkoihin eikä eikä ota tässä yhteydessä kantaa yleisemmin yleisradio oyn toimintaan tai sen kehittämiseen hallintoneuvoston kertomus on laadukkaasti laadittu yleisradio on eduskunnan alainen mediatoimija jonka tiedonvälityksen ja muun toiminnan riippumattomuutta ja luotettavuutta pidetään tärkeänä tasapuolisen tiedonvälityksen sananvapauden ja kansanvallan tukemisen kannalta tässä se ydinkohta oikeastaan on on kiteytynyt noihin kohtiin ja tarkemmat kohdat kohdat löytyvät täältä täältä perästä ylipäätänsä media ala on murroksen keskellä ja kuluttajien käyttötavat muuttuvat ja jakelukanavat monipuolistuvat ja mediakentällä tapahtuu paljon tässä muutoksessa on oltava hereillä ja aktiivisesti mukana kehittämässä omaa toimintaa se minkä tahdon nostaa tästä nyt erityisesti esille mikä on valiokunnan kanta ollut jo monena vuonna on se että aluetoimitusten aluetoimitusten merkitys on merkittävä alueiden kehityksen ja ihmisten identiteetin kannalta tässä kohtaa ei enempää mainittavaa

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat valiokunnan mietinnössä nostetaan tärkeitä asioita esille pidän itse tärkeänä sitä että myös tulevaisuudessa yleisradio pystyy vastaamaan vähemmistö ja erityisryhmille suunnatusta ohjelmatarjonnasta myös tämä aluetoimitusten merkitys on noussut usein täällä eduskunnassa esille myös valiokunta nosti sen esille ja kiinnitti huomiota muun muassa samaan asiaan jota itse yleisradiolta muutoksen julki tultua kysyin mielestäni hieman erikoista on että aluetoimitukset kulkevat tänä päivänä kaupunkien nimillä minun mielestäni yle etelä karjala oli paljon kuvaavampi nimi aluetoimitukselle ja ja maakuntaradiolle kuin yle lappeenranta tai monta muuta ja sitten samaan aikaan kuitenkin kun yleisradio tämän muutoksen teki tämä ei mene läpi kaikkien maakuntaradioiden vaan vaan sinne jäi jäi kuitenkin osa vielä näillä vanhoilla nimillä itse olisin mieluimmin hakenut niistä maakunnista näitä näitä nimiä ja tehnyt mieluummin tällaisia alueiden radioita kuin kuin korostanut tämän kaupungin merkitystä yleisradiohan julkaisi tässä viime päivinä ison joukon suunnitelmia ylen kehittämiseksi ja uudistamiseksi tulevina vuosina nämä muutokset johtanevat todennäköisesti radiokanavien vähennyksiin draamatuotannon siirtymiseen verkkoon mutta myös urheilu ja musiikkitapahtumien tuotantojen muutoksiin mutta merkittävintä on ehkä se että yle siirtää ohjelmia ja muuta sisältöä jatkossa entistä enempi internetiin perinteisiltä kanavilta nämä uudistuksethan johtuvat kyllä pääasiassa mediaympäristön aika merkittävästä muutoksesta ja ja on hyvä että yleisradio tekee näitä uudistuksia ettei käy sitä monessa muussa on käynyt että aika uudistuksia jarrutetaan ja sen jälkeen ollaan myöhässä kun toiset ovat menneet sinne tänä päivänä jo monet nuoret etsivät kaikki uutiset netistä ja ja katsovat ne tableteista tai puhelimista enää oikeastaan edustaja zyskowicz odottaa puoli yhdeksän uutisia katsoakseen ne televisiovastaanottimelta melkein kaikki muut ovat katsoneet jo ne hieman aiemmin omalta tabletiltaan no muutamia löytyy salista ja ja toki niitä suomesta löytyy löytyy muitakin mutta tähän suuntaan se menee ja minun mielestäni hyvä että yleisradio uudistaa tätä toki tämän taustalla on nyt myös puhemiehenä istuvan kansanedustaja arto satosen johtaman parlamentaarisen työryhmän esitykset ja ja sen sen mukana tuomat muutokset mutta on hyvä että yleisradiota viedään nyt kuitenkin ennen muuta tässä muuttuvassa mediaympäristössä eteenpäin

ei selvitä nyt millään juustohöyläasenteella vaan heidän täytyy pystyä tekemään selvästi tilaa uudelle ja ja näitä muutoksia nyt on tulossa suurimmat muutokset siis tapahtuvat draamatuotannossa jatkossa pidän myönteisenä sitä että yle tulee ostamaan lisää kotimaista draamaa eri tekijöiltä eli eli niin sanotusti yhtiön ulkopuoleltakin vuosien kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakaksikymmentä aikana se kohdistaa uuden kotimaisen draaman kehittämiseen kaikkiaan kaksikymmentä miljoonaa euroa lisää rahaa ja itse olen vakuuttunut siitä että tämä tulee hyvällä tavalla vahvistamaan myös monipuolista ohjelmantuotantokenttää

niistä supistuksista joita on tulossa ennen muuta urheilun saralle itse pidän tärkeänä niin kuin aloitin ja minkä valiokuntakin nosti esille erityisryhmät ja ja heidän ohjelmatarjonnasta vastaamisen mutta myös laadukkaat lastenohjelmat ja myös urheilutuotannon sellaisen urheilutuotannon erityisesti mitä ei muualla tavalla saada tämä on tärkeää ja toivon että myös hallintoneuvoston puheenjohtaja huomioi ja ja vie tätä viestiä myös eteenpäin olen varma että tämän ajatuksen takana on vielä enempi kuin näitä puoli yhdeksän uutisen seuraajia tässä salissa on myönteistä tässä urheilupuolessa on se että sitä tullaan myös ostamaan lisää niin sanotusti ulkoa eli käytetään myös tässä uusia tekijöitä ja se tulee myös vahvistamaan varmasti alueellistakin tuotantoa selkeitä voittajia tulevaisuuden ylessä ovat onneksi lapset ja nuoret lasten palveluita vahvistetaan ja nuorisolle kehitetään uusia mobiilipalveluita joita tuossa alussa jo peräänkuulutin pidän hyvänä sitä että yle aikoo panostaa jatkossa myös verkon uutispalveluihin entistä enempi sillä

puhemies yleisradion alueellisen televisio uutis ja radiotoiminnan merkitys on suuri alueellisen tiedonvälityksen takaajana ja alueen identiteetin vahvistajana olen tyytyväinen että pirkanmaallakin on nyt omat uutisensa mutta ihmettelen sitä miksi se on tampereen radio ja samoin mitä ajattelevat savonlinnalaiset siitä että se on mikkelin radio tietääkseni täällä on menossa maakuntauudistus suomessa ja yle menee päinvastaiseen suuntaan eli eikö yle tunnusta sitä että meillä on tulossa ihan oikeasti maakuntauudistus on maakunnat ja kunnat no mennään eteenpäin kuitenkin se täytyy sanoa tässä että että viisisataakahdeksan miljoonaa on yleisradion julkisen palvelun kustannusten kattamiseen tämä summa kerätään yleisradioverolla ja vaikka taloudellinen tilanne maassa on se mikä se on niin indeksikorotusta ei siis ensi vuodelle tehdä nyt kun ylen ohjelmistosta joudutaan tinkimään on meillä täällä peiliin katsomisen paikka saimme pidettyä ylen edelleen laajan julkisen palvelun yhtiönä mutta hinnan maksamme ylen rahojen leikkauksista sinänsä kiitos satosen työryhmälle että päädyitte samaan tulokseen kuin ruotsissa ja norjassa jossa yritettiin paikallisia yleisradioita ajaa alas ja kuitenkin ne sitten lopulta säilytettiin ohjelmistokulut kyllä joka tapauksessa kasvavat sinänsä ajatus laatuun panostamisesta on hyvä mutta tämä on myös helposti vain fraasi kun puhutaan julkisen palvelun yhtiöstä jokaiselle pitäisi jotain tarjota ja vielä katsojat ja kuulijat pitää kanavilla kun samaan aikaan kaupallinen media myös niitä havittelee se on selvää että yleltä edellytetään tiukkaa taloudenpitoa toisaalta uudistumista yhteistyötä media alalla ja hankintojen lisäämistä ja nythän siis hankintoja ulkopuolelta lisätään se on sinänsä hyvä hyvä asia mutta myös ikäviä asioita on tapahtunut akuutti ohjelma oulusta siirretään helsinkiin sitä on tehty kaksikymmentäkaksi vuotta siellä ja ja kyllä uskon että se tiimi siellä olisi voinut hyvin edullisesti tätä ohjelman tekoa jatkaa tämä on nyt viimeinen tällainen alueella tehty ohjelmasarja jota ei sitten enää siellä tehdä olen ymmärtänyt että esimerkiksi ruotsissa svt paremmin ymmärtää tuotantoja myös tukholman ulkopuolella yle on lisäämässä kotimaisen draaman hankintaa ja tosiaan kaksikymmentä miljoonaa lisäeuroa uuden kotimaisen draaman kehittämiseen linjaus perustuu juuri tähän satosen työryhmän asettamaan velvoitteeseen ja sillä tulee olemaan henkilöstövaikutuksia myös yleisradion omassa tuotannossa draamapuoli on laajemminkin murroksessa kun katsojat siirtyvät perinteisestä televisiosta verkkoon meistä monet ovat jo tänä päivänä muun muassa netflix in asiakkaita ja hbon asiakkaita mutta toisaalta ylellä on myös hyvä areena suomen median keskeinen tulevaisuuden haaste on se miten säilyttää kotimaisen median ja sisällöntuotannon kannattavuus ja kilpailukyky kansainvälisesti kilpailuilla markkinoilla ja vielä päästä sinne kansainvälisille markkinoille musiikissa televisiolla ja radiolla on iso merkitys tulevaisuudessakin radio suomi ja yle kymmenen ovat tekemässä osaltaan hittejä kun ne ottavat biisejä soittolistoilleen monipuolisuutta voitaisiin kyllä lisätä myös elikkä parhaimpina kuunteluaikoina iltaisinhan ylen radiokanavilla tulee varsin monipuolista musiikkitarjontaa ja paljon laajempaa listaa kuin kaupallisilla radioilla tvssä voin sanoa näin viihteen veteraanina musiikkitarjontaa on paljon kaupallisilla kanavilla mutta me tarvitsisimme uutta suomalaista musiikkia esittäviä tv ohjelmia ja niin että ihmiset voisivat itse valita mistä he he haluavat hitin tehdä nyt meillä on aika paljon

todellakin toivon että urheilupuolella ei lähdetä kuitenkaan tuohon kalliiseen hintakilpailuun vaan että yle voisi yhdessä kaupallisten medioiden kanssa tehdä yhteistyötä ja jakaa vähän näitä kalliita urheiluohjelmia ja samalla mihin edustaja heinonenkin kiinnitti huomiota on se että me voimme suomalaisia pallopelejä ja suomalaisia tarpeellisia urheiluohjelmia lähettää ihmisille ne ovat erittäin tärkeitä myös tällaisen katsoja ja ja kuuntelijasuhteen kannalta eli he kokevat silloin yleisradion tärkeäksi kun se välittää myös näitä paikallisia

että se on sopeutunut uuteen aikaan tekee korkeatasoista ohjelmaa ja se on mennyt tähän digiaikaan vahvasti mukaan laventanut ylen ohjelmien tarjontaa loistavaa areena niin kuin tässä mainittiin niin meillä oli erinomainen työryhmä joka käsitteli yle lain muutosta onneksi rahoituksesta päästiin edes siihen kompromissiin mihin päästiin koska pelkästään tämä jäädytys on johtamassa nyt erittäin suureen myllerrykseen joka ikävä kyllä ei ei voi mennä lävitse ilman että siitä on myös vahinkoa ylen ohjelmatuotannolle ja ja katsojapalvelulle mutta olin erittäin hämmästynyt kun huomasin hallituksen budjettiesityksestä että yhtä satosen työryhmän ehdotusta ei ollut toteutettu sitä että yleisradio siirretään kehyksen ulkopuolelle

arvoisa puhemies julkisen palvelun yhtiön tehtävä on palvella koko kansaa ja siellä missä julkinen palvelu toimii hyvin sananvapaus toteutuu ja mediakenttä on monipuolinen odotukset ja toiveet yleä kohtaan ovat loputtomat eivätkä ne ole aina keskenään johdonmukaisia vaan päinvastoin hyvin usein ristiriitaisia kansalaisilla on eräänlainen viha rakkaus suhde yleä kohtaan odotetaan ja toivotaan muutosta sanotaan että kaikki oli ennen paremmin ainakin voimme sen sanoa että urheiluohjelmat olivat parempia silloin kun viren juoksi ja mäntyranta hiihti mutta yle elää ajassa ja huomioidaan teknologian muutos ja huomioidaan mediakäyttäytymisen muutos ja sen mukaan reagoidaan uskon että kun tässä käydään keskustelua näistä alueellisista toimituksista ja näistä nimistä niin tähänkin asiaan voidaan palata niin kuin aikoinaan palattiin tähän pääuutislähetyksen kellonajankohtaan

arvoisa puhemies olen sitä mieltä että onnistuimme erittäin hyvin tuossa yle työryhmässä ottaen huomioon että kahdeksan puoluetta sovitteli yhteen näkemyksiä jotka kuitenkin lähtökohtaisesti olivat erityyppisiä kuten julkisuudestakin on on käynyt ilmi aika hyvät kompromissit saatiin aikaiseksi

indekseistä tinkimään allekirjoittaisin sen mikä tuli oikeastaan kaikissa puheenvuoroissa ja ja toivoisin että hallintoneuvoston puheenjohtaja voisi omalta osaltaan viedä viestiä eteenpäin siitä että nyt kun maakuntauudistusta tehdään suomessa ja nyt kun sinne ylen tehtäväänkin on ensimmäistä kertaa kirjattu maakunnat ja näin vahvistettu alueellisen palvelun tärkeyttä niin samassa yhteydessä myös nuo radionimet seuraisivat tätä johdonmukaista linjaa josta yhdessä parlamentaarisesti päätettiin

puhemies aivan lopuksi on myös tärkeätä muistuttaa että yle on eduskunnan alaisuudessa toimiva organisaatio ja päätöksenteko on todellakin syytä muistaa ihan jokaisessa käänteessä

arvoisa herra puhemies haluan korostaa sitä mitä äskeinenkin puhuja että lex jahvetin mukaan yleisradio on ennen kaikkea eduskunnan radio ja tiedotuskanava se ei saa luistaa millään tavalla hallituksen suuntaan ja hallituksen päätösten suuntaan vaan eduskunnan on pidettävä mustasukkaisesti kiinni tästä parlamentaarisesta valvonnasta yleisradion suhteen yleisradion talous on viime aikoina viime vuosina joutunut valtavien muutospaineiden kohteeksi nyt on syytä rauhoittaa tämä toiminta emme voi pitää yleisradiota koko aikaa tällaisessa kuohuntatilassa jossa se on ollut viime vuosina vaan nyt täytyy antaa työrauha ja lähteä siitä että näillä eväillä jotka nyt on annettu mennään varsin pitkän aikaa yleisradiohan on todella suomen kansan kansallinen kronikka sillä on oma erityislaatuinen arvonsa ja siitä on pidettävä kiinni viimeinen virke poliitikkojen on pidettävä näppinsä irti ohjelmatoiminnasta

puhemies kyllä edustaja heinonen oli nyt ajastaan pahasti jäljessä kun hän vaati yleä vastaamaan digitaaliseen murrokseen hän sanoi että nuoret hankkivat tietonsa netistä ja ja mobiilista eivätkä enää vahtaa puoli yhdeksän uutisia televisiosta mutta eivät nuo sisällöt sinne kännykkään ja nettiin putkahda tyhjästä tyhjästä vaan jokuhan tekee ja se tekijä on tietenkin yle eli teknologian eturintamassa kulkevalle edustajalle tiedoksi että ylen digitaalinen elävä arkisto täyttää jo kymmenen vuotta ja areena ensi vuonna ensi vuonna yle on ollut eurooppalainen edelläkävijä sisältöjen julkistamisessa kaikissa päätelaitteissa ja tämä visionääri oli muuten toimitusjohtaja mikael jungner joka jo yli kymmenen vuotta sitten totesi että verkko on jatkossa sisältöjen päämedia silloin tässä

arvoisa puhemies yleisradion tulee jatkossakin olla eduskunnan alainen luotettava ja riippumaton tiedonvälittäjä kuten edustaja salolainenkin jo omassa puheenvuorossaan totesi se on tärkeä oikean tiedon ja ja sananvapauden kannaltakin kuten edustaja alatalo omassa puheenvuorossaan otti esille esille yleisradion alueellisen toiminnan niin olen ehdottomasti samaa meiltä siitä että yleisradiolla on tärkeä rooli nyt ja tulevaisuudessa alueellisen tv ja radiotoiminnan toteuttajana ja siksi siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota että se myös säilyy sellaisenaan sitä ihmiset myöskin kaipaavat ja odottavat sitä myöskin yleisradiolta

hyvin tärkeä asia yhdyn täysin edustaja salolaisen näkemykseen siitä että on syytä rauhoittaa antaa työrauha siinä yhteydessä haluan kiittää kyllä sitä parlamentaarista työryhmää joka satosen johdolla teki hyvää yhteistyötä vakiinnutti tilannetta ja varmasti sinänsä historiankirjoituksesta tullaan huomaamaan pelasti paljon yleä tässä vaikeassa tilanteessa kiitos myös eduskunnan yle ryhmän kokoajille edustajille salolainen ja heinäluoma tässä että teitte myös hyvin merkittävää työtä tästä näkövinkkelistä puhemies tässä edustaja heinäluoma äskeisessä puheenvuorossaan kiinnitti erittäin tärkeään asiaan huomiota eli siihen miten on nyt

yle siirretään kehyksen ulkopuolelle tämä on tärkeä periaatteellinen kysymys olemme tästä paljon täälläkin salissa keskustelleet nimenomaisesti tämä työryhmä tämän asian päätti ja linjasi parlamentaarisesti joten miksi ei ole budjetissa mainintaa tästä kehyksen ulkopuolisesta siirrosta

arvoisa puhemies itse myös kiitän edustaja satosta siitä työryhmätyöstä mitä tehtiin ylen ylen taustalla se sai hyvän tuloksen aikaiseksi kaiken kaikkiaan yle on eduskunnan alainen ja toivonkin sen säilyvän vahvassa eduskunnan ohjauksessa mielestäni kyllä politiikoilla sen verran voi olla osuutta ohjelmasisältöön että voivat ainakin esittää urheiluohjelmaa jos on urheiluohjelmien kannattaja kyllä sen voi ääneen sanoa samoiten musiikkiohjelman tai kulttuuriohjelman en pidä sitä pahana että se viesti kulkee sitä kautta ylelle alueelliset alueelliset radiot ja toimitukset ovat tärkeät ja itse kuulun myös niihin henkilöihin jotka toivovat että puheenjohtaja kivelän johdolla tätä nimiasiaa vielä ylessä pohditaan mikä sitten tulee päätökseksi aika näyttää toivoisin kuitenkin että kymenlaakson radio palaisi ylen nimeksi
arvoisa puhemies tässä kun ylestä puhutaan todella syytä muistaa että ylehän on aikamoisten paineiden ja ja jatkuvan muutostarpeen alla ollut jo pidemmän aikaa toisaalta tämä rahoituksen puoli koko ajan kuitenkin junnaa nytkin paikallaan ja toisaalta ohjelmatuotannon kustannukset kasvavat sitten meillä on täällä ollut jo erilaisia vaatimuksia mitä kaikkea ylen pitäisi tehdä ja ympäröivä maailmakin myös muuttuu ja siihen muutokseen ylen pitäisi

arvoisa puhemies yle on instituutio jolla on saappaat jotka on vaikea etten sanoisi mahdoton täyttää kun yle laki tehtiin ajateltiin että nyt päästiin jatkuvasta pelosta onko rahaa ensi vuodelle jatkaa hyvän ja objektiivisen journalismin tekemistä ennen tätä yle lakia nimittäin yle joutui sopeuttamaan omaa toimintaansa ja henkilökuntaansa ja tämä tapahtui muutama vuosi ennen kuin oli tämä lehdistön massiivinen muutos myös käynnissä toisin nyt kuitenkin tuossa kävi syynä nämä indeksit ja sen takia että tässä uudessa kentässä pystyttäisiin takaamaan ylen objektiivinen tiedonvälitys ja tasapuolinen tiedonvälitys koko maassa olisi äärimmäisen tärkeää että ihan vakavasti nytten keskustellaan ja otettaisiin esille asia millä pystyisimme siirtämään yle rahoituksen kehyksen ulkopuolelle
seuraavat vastauspuheenvuorot heinonen alatalo ja heinäluoma sen jälkeen istunto keskeytetään
arvoisa herra puhemies jos edustaja harakan mielestä kaikki ylessä on hyvin ja sitä on kehitetty riittämiin niin mikäs siinä itse puhuin siitä että pitää elää ajassa ja uudistaa kun uudet jakelukanavat tulevat koko ajan entistä laajemmin käyttöön eli enää tällaista aikaan ja paikkaan sidottua tarjontaa ei ehkä ole syytä vahvistaa vaan nimenomaan sitä joustavuutta että ne ovat kaikkien ihmisten saavutettavissa ja kun tätä istuntoa on tänään poikkeuksellisesti seuraamassa myös perheeni pienempiä niin niin täytyy kehuja antaa pikku kakkoselle tämäkin aamu alkoi mukavissa tunnelmissa isän ja lapsen kanssa pikku kakkosta katsoessa sellaista ohjelmatarjontaa mitä ei muualla maailmassa tehdä tehdään nimenomaan täällä lasten ja nuorten saralla ja ja siitä haluan erityisesti kiitosta kiitosta antaa pidin hyvänä sitä että edustaja kivelä joka on ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja nosti esille tämän nimikysymyksen vaikka sille osa tuolta salin vasemmalta reunalta naureskelikin että onko se iso kysymys niin ehkä se on tällainen hyvä kysymys käydä vielä kertaalleen läpi

arvoisa puhemies todella on tärkeää että yleisradio on uutisilla verkossa mukana vaikka kaupallinen media tietysti on ollut hyvin kriittinen tätä kohtaan kiinnittäisin huomiota siihen että televisio ja tietokonehan tavallaan yhdistyvät koko ajan kyllä meille tärkeitä edelleen ovat perinteiset lastenohjelmat esimerkiksi pikku kakkonen ja buu klubben ja kyllä minä uskon siihen että silti myös tämmöinen perinteinen television katselu on olemassa on toki totta että se ehkä siirtyy tällaiseen ajattomaan katseluun sillä tavalla että voidaan tilata näitä ohjelmia siihen aikaan kun itselle sopii mutta erityisen tärkeänä näen kyllä tämän yleisradion toimimisen verkossa ylen on loistava kansallinen arkisto kaikki se mitä siellä on se säilyy jälkipolville ja ja näen sillä erittäin suuren arvon sitä toki voidaan miettiä voisiko kaupallinenkin puoli sitten hyödyntää sitä jotenkin paremmin mutta erittäin suuri kansallinen muisti on siellä ylen arkistoissa
arvoisa puhemies tarpeellinen hy vä keskustelu haluan erityisestikin kiittää edustaja salolaisen puheenvuorosta siinä asiat nähdään valtiomiesluokan tavalla isossa yhteydessä yleisradion asemaan ohi poliittisten suhdanteiden mutta sitten huomioni kyllä kiinnittyi siihen että kun nykyisen varapuhemies satosen johtaman työryhmän työtä on täällä kehuttu ja annettu sille tunnustusta niin nyt laskeutui kyllä kummallinen hiljaisuus tämän kehysasian ympärille sen työryhmän ison linjan tärkeän linjan osa ja myös yksi kompromissin tärkeä tekijä oli se että yle on kehyksen ulkopuolella ja tänne on tullut täydellinen hiljaisuus hallituspuolueiden edustajien kommenteissa että kukaan ei lausu tästä yhtään mitään tässä tulee vähän tämmöinen orwellmainen olo että on yksi asia joka on pois tästä ja sitten katsellaan jonnekin katsomoon että ei ole ikään kuin tietoa mitä tälle asialle aiotaan tehdä miksi tätä työryhmän tärkeätä ehdotusta ei ole toteutettu